lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan esittelypuheenvuoron käyttää ministeri lindström olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esitetään säädettäväksi

tarkoituksena on ajantasaistaa yhtenäistää ja selkiyttää nykyistä lainsäädäntöä tuomioistuinlaki pääosin korvaisi voimassa olevat organisaatiolait ja

erityispiirteet huomioon ottaen oikeudenkäyntiä eri tuomioistuimissa koskevat säännökset olisivat kuitenkin omissa

esitys on osa suurempaa uudistuskokonaisuutta jonka osa alueet tukevat oikeushallinnon on uudistuttava ja tehostettava toimintaansa oikeusministeriön oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille kaksituhattakolmetoista viiva sisältää muun muassa toimenpide ehdotuksia tuomioistuinten johtamisjärjestelmän tehostamiseksi tuomaripainotteisen valmistelun lisäämiseksi ja tuomioistuinten hallinnon keventämiseksi lisäksi tuomioistuinten rakenneuudistukset jatkuvat nyt käsillä olevaan esitykseen sisältyy useita ehdotuksia joilla muun muassa turvataan tuomioistuinten riippumattomuutta tehostetaan niiden toimintaa kehitetään lainkäytön laatua ja lisätään

ammattimaisesti ja tehokkaasti johdettu henkilöstö ja organisaatiorakenteeltaan toimiva riippumaton ja puolueeton tuomioistuinlaitos tuottaa laadukkaita ratkaisuja kohtuullisessa ajassa viime kädessä ehdotuksilla pyritään vaikuttamaan oikeusturvan tehokkaaseen toteutumiseen nostaisin seuraavaksi ehdotuksista esille muutamia tärkeimpiä tuomioistuinlain myötä tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin vain lailla asetuksista tuomioistuimet voisivat entistä itsenäisemmin päättää toiminnastaan työjärjestyksiin otettavilla määräyksillä laissa olisi nykyistä selkeämmin säännelty siitä kuka voi toimia tuomarina myös asioiden jakamisesta tuomareille säädettäisiin laissa mikä osaltaan vaikuttaa siihen miten tuomioistuinten riippumattomuus näyttäytyy ulospäin tuomioistuinten johtamista ja hallintoa uudistettaisiin päällikkötuomareiden tehtävät määräaikaistettaisiin niin että niihin nimitettäisiin seitsemäksi vuodeksi tämä olisi seuraava vaihe johtamisen uudistamista sillä lokakuussa kaksituhattaviisitoista hovioikeuksien ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät määräaikaistettiin käräjäoikeuksissa hallinto oikeuksissa ja markkinaoikeudessa välijohdon tehtävät olivat jo aiemmin määräaikaisia mistä on on ollut hyviä kokemuksia järjestelmä turvaisi nykyistä paremmin tuomioistuimen toiminnan jatkuvan kehittämisen ja ammattitaitoisen johtamisen tämä on tarpeen myös tulevien uudistusten kannalta esimerkiksi käräjäoikeusverkostoa ollaan uudistamassa siten että käräjäoikeuksia olisi jatkossa kaksikymmentä eli niistä muodostettaisiin suurempia ja vahvempia kokonaisuuksia tuomarin riippumattomuus turvattaisiin johtamistehtävien määräaikaisuudesta huolimatta korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden presidentit nimitettäisiin edelleen vakinaisesti tuomioistuinten henkilöstö ja virkarakennetta sekä tuomareiden koulutusta kehitettäisiin nykyisin lainkäyttöhenkilöstölle on tarjolla erilaisia oikeusministeriön ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden sekä tuomioistuinten itse järjestämiä koulutuksia mutta järjestelmän haasteena ovat olleet epäyhtenäisyys sekä suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden puute uudistuksen myötä koulutuksesta tulisi systemaattisempaa sekä kunkin tuomarin omaa osaamista ja tarpeita paremmin vastaavaa lainkäyttöhenkilöstöllä olisi oikeus ja velvollisuus osallistua koulutukseen koulutuksen suunnittelusta vastaamaan perustettaisiin riippumaton toimielin tuomarinkoulutuslautakunta valtakunnallisten koulutusten avulla lainkäyttöhenkilöstö saatettaisiin keskenään tasavertaiseen henkilökohtaisen osaamisen ja aiemman työkokemuksen huomioon ottaminen edellyttää järjestelmältä tiettyä joustavuutta sisäisten ja alueellisten koulutusten avulla on mahdollista vastata erityistarpeisiin hovi ja hallinto oikeuksiin ja erityistuomioistuimiin perustettaisiin asessorin koulutusvirkoja joihin nimitettäisiin kolmen vuoden koulutusjakson ajaksi asessorit osallistuisivat muiden tuomareiden tavoin asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen tuomioistuimessa heidän olisi osallistuttava koulutuslautakunnan suunnittelemaan koulutusohjelmaan asessorijärjestelmällä lisättäisiin tuomaripainotteisuutta ja vähennettäisiin riippumattomuuden kannalta ongelmallisia lyhyitä tuomarinimityksiä tuomioistuinharjoittelusta ja käräjäoikeuden lautamiehistä säädettäisiin omat lakinsa lautamiehet velvoitettaisiin tuomareiden ja asiantuntijajäsenten tavoin antamaan ilmoitus sidonnaisuuksistaan ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta lukien lukuun ottamatta haastemieslakia koskevaa muutosta ja oikeudenkäymiskaaren säännöstä käräjäoikeuden päätösvaltaisuudesta rikosasiassa jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian
seuraavaksi edustaja tuppurainen käydään debattia hetken muutama puheenvuoro ensin

arvoisa puhemies hallituksen esitys tuomioistuinlaiksi on merkittävä uudistus tuomioistuinten riippumattomuus ja tuomareiden puolueettomuus ovat oikeusvaltion vahvaa perustaa oikeusvaltioperiaatetta on paikallaan pitää kansanvallan arvoisena instituutiona ilman oikeusvaltiota saattaa kansanvalta muuttua mielivallaksi ja yksittäisten vaalien tulos antaa sijaa satunnaisen enemmistön nimissä harjoitettavaksi diktatuuriksi länsimaiden on pitää kiinni oikeusvaltiosta periaate ei vielä ole ikävä kyllä muuttunut yleismaailmalliseksi säännöksi päinvastoin jopa euroopan unionissa on maita joissa oikeusvaltio on kyseenalaistettu tämä on hyvin huolestuttava kehityssuunta ja vaatii suomeltakin huolellista seurantaa ja analyysiä käsittelyyn tulevassa lakiesityksessä kootaan hajallaan olevat säädökset yhdeksi yhtenäiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi jo tästä syystä oikeusministeri jari lindström ansaitsee kiitoksen esityksen saattelemisesta tänne eduskuntaan esityksen sisältöä on työstetty yli neljän vuoden ajan ja käynyt läpi kaksi lausuntokierrosta joissa kummassakin oli toistasataa lausunnonantajaa on siis paikallaan arvella että esitys on huolella valmisteltu tätä ei ole liialla kiireellä pilattu arvoisa puhemies oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen vaatii toimivat järjestelmät ja selkeät lait se vaatii kuitenkin myös muuta kuin pelkkiä muotoja ihmisten on voitava tulla kuulluiksi ja saatava asiansa käsitellyksi muotoon tarvitaan sisältöä järjestelmien tueksi voimavaroja siksi tässä yhteydessä tarpeen muistuttaa siitä että tuomioistuimien voimavarat ovat käyneet vuosien mittaan liian hatariksi lisäksi on kannettava erityistä huolta siitä että tuomioistuinten siis käräjäoikeuksien verkostoa aiotaan nyt harventaa kovalla kädellä kaukainen tuomioistuin ei ole kenenkään oikeusturvan tae käräjäoikeuden kanslian poismuuton myötä paikkakunnilta poistuvat usein myös asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot jotka pyrkivät toimimaan käräjäoikeuden lähistöllä käräjäoikeuksien vähentäminen ei siis vähennä pelkästään käräjäoikeuspalveluiden vaan myös ylipäänsä lainopillisten palveluiden ja neuvonnan saatavuutta monella alueella ministeri lindström kuinka te tähän vastaatte

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä meillä on tänään hallituksen esitys tuomioistuinlaiksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaki joka koskee kaikkia tuomioistuimia säännökset tuomioistuimista ja tuomareista pidänkin hyvänä että nyt yhteen lakiin kootaan eri laeissa olevat säännökset lakiin sisällytetään myös tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja asetuksen säännökset sekä valtion virkamieslain tuomarin virkamiesoikeudellista erityisasemaa koskeva sääntely päällikkötuomareiden virat täytettäisiin pääsääntöisesti määräajaksi ja tämä on minusta kannatettava ajatus pidän myös tärkeänä sitä että koulutuksen suunnittelusta vastaisi riippumaton tuomarinkoulutuslautakunta ja koulutus on tärkeä asia myös tuomioistuimen piirissä sen sijaan kritisoin ministerin esitystä tästä käräjäoikeusverkoston tiivistämisestä siten että aikaisemmin niiden lukumäärä laski jo viidestäkymmenestäyhdestä ja nyt tämä tarina saa jatkoa kun ministeri on esittänyt käräjäoikeuksien määrän supistamista edelleen kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen hallinnon keventäminen ja toiminnan tason nostaminen on sinänsä paikallaan ja kansalaisten oikeusturvan kohentaminen sekä oikeusjuttujen käsittelyaikojen lyhentäminen oikeusturvaa vaarantamatta ovat kannatettavia tavoitteita käräjäoikeuksien sijoittumista ja niiden määrää tulee tarkastella tarkastella useista eri näkökulmista on huomioitava taloudelliset historialliset alueelliset kielelliset mutta erityisesti oikeusturvan toteutumisen turvaavat seikat olemassaolonsa aikana monet nyt lakkautettavaksi kaavaillut käräjäoikeudet ovat panostaneet vahvasti hyvien käytäntöjen löytämiseen ja henkilökunnan osaamiseen nyt todellisuudessa huolena onkin oikeusturvan vaarantuminen asiansa vireille saattaminen kaukaisessa toimipisteessä on usein niin vaikea pala että monelta oikeusturvan hakeminen ja saaminen jää vain haaveeksi kaikkein koviten tämä isku kohdistuu lappiin hallitus suunnittelee nipistävänsä lapista kemin käräjäoikeuden ja jättää lappiin vain yhden käräjäoikeuden rovaniemelle uudistuksen mukaan kemiin jäisi vain sivukanslia lisäksi istuntopaikka lakkaa torniosta ja kemijärveltä sekä lisäksi kanslia lakkaa sodankylästä tuomioistuinlaitoksen aseman yhteiskunnallisena palvelulaitoksena ja myöskin alueellisen ja tasapuolisen oikeusturvan jakajana olisi säilyvän toivon että tämä viesti olisi ollut kirkas myös kaksituhatta luvulla käräjäoikeuksien vähentäminen lapissa johtaa siihen että monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen muodostuu kohtuuttoman pitkäksi nyt kustannuksia sälytetään asiakkaiden maksettavaksi ja kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan entisestään nousee tällainen muutos lisää kansalaisten alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palveluiden saatavuutta lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuimen saavutettavuudella onkin siksi suuri merkitys olisin toivonut tarkempaa tietoa päätösten taustalla olevista laskelmista ymmärrän hallituksen säästöpaineet mutta mielestäni nyt ollaan menossa kipurajan yli siinä yli siinä paljonko käräjäoikeusverkostoa voidaan supistaa onko hallitus säästöjä laskiessaan huomioinut ne ne ylimääräiset kulut ja sen ylimääräisen vaivan jotka kansalaisille koituvat oikeudenkäynteihin liittyvien matkojen pidentymisestä esimerkiksi rovaniemen hallinto oikeuden lakkauttaminen ja yhdistäminen ouluun joka tehtiin ministeri henrikssonin aikana on jo osoittanut että säästöjä ei syntynyt ja käsittelyajat päinvastoin pitenivät lisäksi on huomattava tällaisten ratkaisujen välilliset vaikutukset paikkakunnilla joilla käräjäoikeuksia esitetään lakkautettaviksi käräjäoikeuksien työpaikkojen lisäksi näiltä paikkakunnilta lähtisivät ainakin suurelta osin myös muut juridisen alan työpaikat kuten lakiasiaintoimistot

arvoisa rouva puhemies

tällä uudistuksella nykyaikaistettaisiin sääntelyä sekä rakenteellisesti että kielellisesti hallituksen esitys on kokonaisuutta ajatellen kannatettava ja tästä tuleekin antaa ministerille kiitosta tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa tuomioistuinlakia esityksen mukaan laki koskisi kaikkia tuomioistuimia ja se sisältäisi yleiset säännökset tuomioistuimista ja tuomareista lakiin koottaisiin nykyisin eri tuomioistuimia koskevissa koskevissa laeissa ja asetuksissa olevat säännökset tuomioistuinten tehtävistä organisaatioista ja hallinnosta sekä niiden jäsenistä ja muusta henkilöstöstä tuomioistuinlailla kumottaisiin muun muassa käräjäoikeuslaki sekä hovioikeuslaki ja suuri osa nykyisiä lakeja kumottaisiin tämä tarkoittaisi sitä että nämä lait uudistetaan eli tilalle tulee uudet lait joten emme toki jää laittomaan tilaan korkeimmasta oikeudesta ja korkeimmasta hallinto oikeudesta annetut lait säilytetään ja niissä säädetään näiden tuomioistuinten organisaatiosta johtamisesta ja hallinnosta pidän hallituksen esitystä tältäkin osin kokonaisuutena hyvänä tuomioistuimista ja tuomareista säädettäisiin lähtökohtaisesti vain lailla kuten ministeri juuri äsken kertoi asetuksen tasoisesta sääntelystä onkin mielestäni pääsääntöisesti aika luopua tarkemmat määräykset tuomioistuinten toiminnan järjestämisestä annetaan jokaisen tuomioistuimen omassa työjärjestyksessä erityistuomioistuimia koskevat erillislait jäävät uudistuksessa ennalleen siltä osin kuin ne sisältävät oikeudenkäyntiä koskevia säännöksiä hallinto oikeuksien korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta säädettäisiin jatkossakin niitä koskevissa laeissa esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi muun muassa lait tuomareiden sidonnaisuus ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaanpanosta sekä käräjäoikeuden lautamiehistä mielestäni tämä on tärkeä seikka koska on läpinäkyvyydenkin kannalta tärkeä tietää tuomareiden sidonnaisuudet mielestäni sidonnaisuudet tulisi kuitenkin selvittää myös alle vuoden mittaisissa työsuhteissa myös että oikeudessa on edelleen lautamiehiä on tärkeä seikka lautamiehet ovat vuosisatojen ajan olleet kansan oikeustajun tulkitsijoita kansan omantunnon ääni tuomioistuimessa eli käyttäneet oikeudessa sitä kuuluisaa maalaisjärkeä käräjäoikeuden lautamiehet osallistuvat muun muassa rikosasioiden käsittelyyn se että rikosasioissa ratkaisuja ovat lainoppineiden tuomareiden kanssa muodostaneet eri väestöryhmien erilaisia näkemyksiä edustavat maallikot lautamiehet on omiaan lisäämään meidän kansalaisten tuomioistuimia kohtaan tuntemaa luottamusta syyttäjät asianajajat ja tuomarit haluavat lakkauttaa lautamiesjärjestelmän pidän kuitenkin järjestelmän olemassaoloa erittäin perusteltuna kuten jo mainitsin niin lautamiehillä ole mitään edellytyksiä tehdä juridisia päätöksiä mutta he tuovat oikeuskäytäntöön maalaisjärkeä lisää mielestäni tarvitsemme lautamiehiä jotta meillä kansalaisilla olisi edes jonkinlainen usko siihen että kansan oikeustajulla ja tuomioistuimella olisi vielä enemmän yhteistä

sitten voidaan käydä debattiin

arvoisa rouva puhemies kuten ministerin esittelystä kävi ilmi hallituksen viikate iskee nyt

kemi kokkola ylivieska porvoo raasepori järvenpää sodankylä kuusamo savonlinna lista on todella todella pitkä ja näyttää siltä että keskusta hyväksyy tämän kaiken mukisematta ei tällaista keskittämistä nähty viime kaudella nyt kyse on käräjäoikeuksista joissa käsittely perustuu pääosin kuulemisiin eli siihen että asianosaiset ovat paikalla tämän jälkeen meillä on enää kaksi viidestä käräjäoikeudesta jäljellä tässä maassa verrattuna vuoteen kaksituhattakymmenen jopa hovi ja hallinto oikeusjärjestelyt ovat aiheuttaneet kritiikkiä oikeusistuinten yhdistäminen on järkyttävä esimerkki asioiden huonosta valmistelusta ja poliittisesta pelistä sellaista ei voida sallia näin kirjoitti jari lindström kouvolan sanomissa kaksituhattakaksitoista arvoisa puhemies miksi kansanedustaja lindström ei salli sellaista minkä oikeusministeri sallii
värderade fru talman arvoisa puhemies on erittäin hyvä että tämä tuomioistuinlaki nyt on tullut tänne eduskuntaan tässä on tehty valtavan paljon työtä edellisellä hallituskaudella tätä työtä on johtanut hovioikeuden presidentti mikko könkkölä ja olen iloinen siitä että ministeri lindström nyt on tuonut tämän esityksen tänne mutta haluaisin kuulla vähän enemmän ministeri lindströmin kommentteja itse

ja tuomarikoulutuksen näkökulmasta kun tiedän että tähän esitykseen nyt sisältyy osio joka juuri tarkoittaisi sitä että meidän pitäisi tulevaisuudessa saada enemmän tuomareita ja enemmän juristeja kiinnostumaan tuomarin toimista ja tehtävästä niin millä tavalla tämä aiotaan nyt tehdä käytännössä ja millä tavalla aiotaan varmistua myös siitä että meillä tulevaisuudessa on riittävästi tuomareita jotka taitavat täydellisesti ruotsin kielen nyt voi käydä niin jos viette tämän käräjäoikeusuudistuksen läpi niin kuin olette viime viikolla kertonut että meillä ei ole yhtään käräjäoikeutta jossa

nythän käsitellään lakimuutosta joka tässä asialistalla on esitetty ei leikkauksia tai budjettikysymyksiä itse lainsäädäntökysymyksestä tuntuu olevan yksimielisyys että se on hyvin valmisteltu ja tarpeellinen kiitos tosiaan ministerille sekä kaikille aiemmin valmisteluun osallistuneille osallistuneille siitä tästä mihin vasemmisto oppositio yrittää nyt asian kääntää voidaan todeta lähinnä se että tätä olisi tarpeen käsitellä silloin kun se itse on asialistalla silloin kun se on puheenaiheena ehkä on syytä kumota kuitenkin suurimmat väärinkäsitykset jotka tässä jo ehtivät tulla uudistus ei vaaranna kenenkään oikeusturvaa eikä sinänsä muuta sitä miten asioita käsitellään oikeudessa ja uusi malli on paras mahdollinen niillä resursseilla mitkä ovat käytettävissä verkosto pidettiin juuri niin suurena kuin on mahdollista

syy siihen että tästä käräjäoikeusverkostakin täällä puhutaan liittyy edustaja terho varmaan siihen että ministeri lindström itse nosti asian esille omassa esittelypuheenvuorossaan joka oli monilta osin erittäin ansiokas muun muassa tuomariliitto on arvioinut että kun viime kerralla käräjäoikeusverkkoa leikattiin tuon päätöksen kokonaisvaikutuksia ei ole arvioitu tähänkään päivään mennessä miten ministeri voi nyt vakuuttaa että nyt tiedetään mitä ollaan tekemässä ja millä vaikutuksilla ja miten käy ennen kaikkea ihmisten

tässä nyt yhtenäistetään kaikkia tuomioistuimia koskeva lainsäädäntö ja se on varmasti ihan lainsäädännön selkeyden kannalta hyvä asia sellainen iso kehittämistarve meillä oikeuslaitoksessa tulevaisuudessa on aika perustavaa laatua oleva meillä jatkossa kaksi ylintä tuomioistuinta korkein oikeus ja korkein hallinto oikeus vai tulisiko ne yhdistää toivon että vaikka nyt tuomareitten koulutusjärjestelmää uudistetaan niin edelleenkin meillä pysyisi tuomioistuinharjoittelujärjestelmä tämä niin sanottu varatuomareitten auskultointijärjestelmä sillä pidän tärkeänä että juristit monipuolisesti tuntevat tuomioistuinten toimintaa

arvoisa rouva puhemies on totta että tämä lakipaketti hallituksen esitys ei sisällä tätä ministerin pari viikkoa sitten julkisuuteen tuomaa käräjäoikeusverkoston karsimislistaa mutta näen että tässä tilaisuudessa on kuitenkin hyvä nostaa esille se että nyt ollaan tekemässä kyllä melko radikaalia muutosta käräjäoikeuksien osalta kyllä tässä täytyy huoli esittää siitä että ihmisten yhdenvertaisuus ja oikeusturva nyt vakavasti uhattuina tässä tilaisuudessa meillä on nyt sitten keskustelun aikana mahdollisuus kuulla ministeriä ja saada häneltä vastauksia myös tähän linjaukseen liittyen ja sitä myös lakivaliokunnan jäsenenä odotan mehän tässä omassa lausunnossamme silloin kun valtiontalouden taloussuunnitelmaa käsiteltiin ihan yksimielisesti saimme kirjattua että pitäisi näiden käräjäoikeusverkoston linjauksien perustua etukäteen tällaisiin perusteltuihin kriteereihin nyt kysyisin näiden perään minkälaisella kriteeristöllä olette päätyneet esittämään tätä kahdenkymmenen

puhemies tällä kokonaisuudistuksella pyritään vahvistamaan oikeusturvaa suomessa hyvä niin mutta eräs keskeinen oikeusturvan ongelma tämän päivän suomessa on se että jutut kestävät aivan liian kauan alkaen sieltä poliisitutkinnasta käräjäoikeus hovioikeus valitusluvan kautta vielä ylemmäksi tälle meidän pitää pystyä tekemään jotain ratkaisu ei ole se että lisätään tuomareita siihen meillä ei ole varaa ratkaisu on se että pieniä merkityksettömiä vähemmän merkityksellisiä juttuja käsiteltäisiin nykyistä enemmän tuomioistuinten ulkopuolella jolloin tuomioistuimet pystyisivät keskittymään oleelliseen tiedän että näitä hankkeita on kysyn ministeriltä missä mennään että saadaan näitä rattijuopumuksia ja muita käsiteltäväksi tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella alun perin sitten sieltä pääsee tietysti tarvittaessa toinen on se että valituskieltoja lisää täälläkin on ollut puhetta että meillä karkotuksista samoin kuin

arvoisa rouva puhemies kansalaisten käsitys oikeusturvan säilymisestä on kovin erilainen kuin hallituksella tällä hetkellä raha on aivan selvästi viemässä oikeusturvan monesta eri näkökulmasta katsottuna valitusoikeutta hovioikeuteen rajoitetaan syynä kustannukset jos joku sinne sitten vie valituksen niin se maksaa jatkossa viisisataa euroa kaikkea tätä muutosta mitä nyt meillä oikeusjärjestelmän osalla tapahtuu ohjaa raha tällä hetkellä näin ei saisi olla missään tilanteessa taloudelliset suhdanteet eivät saisi tulla kansalaisten oikeusturvan saamisen ja ja hallituksen esitysten väliin ja ikään kuin painopisteeksi ministeri lindström kysyn teiltä miksi

puhemies kyllä täällä on ihan aiheellinen huoli tuotu esiin tästä käräjäoikeuksien lakkauttamisesta kyllä minusta on tärkeää että ministeri myös vastaa edustaja lindtmanin esittämään kysymykseen siitä miksi olette nyt itse itsenne kanssa eri mieltä mutta puhemies tässähän on kysymys jälleen kerran aika kummallisesta aluepolitiikasta keskittämispolitiikasta erityisesti nyt katse kääntyy keskustan edustajiin joita täällä salissa muutamia vielä on jäljellä siis mitä tämä tällainen aluepolitiikka on käräjäoikeuksia lakkautetaan junavuoroja lakkautetaan maakunnista ihan oikeasti todella monet ihmiset tuolla maakunnissa ihmettelevät valtavasti sitä suunnanmuutosta mikä keskustan politiikassa tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on siksi minä arvoisa puhemies kyllä toivon että tämä asia otetaan vakavasti ja kuulemme myös niitä vastauksia täällä arvoisalta keskustalta miksi tämä aluepolitiikka on näin isolla tavalla muuttunut

arvoisa rouva puhemies tähän kokonaisuudistukseen harvalla oli mitään erityistä negatiivista sanottavaa on todella hyvä että tässäkin tapauksessa säätelyä vähennämme esimerkiksi asetuksella säätäminen poistuu ja ja työjärjestykset tuomioistuimissa itse hyväksytään mutta ne ovat avoimesti netissä tätä samaa asiaa kysyisin nyt sitten kun käräjäoikeusverkosto harvenee meillä on velvollisuus todistajalla tulla paikalle sakon uhalla voisiko tulevaisuudessa käyttää hyödyksi av välineitä niin että todistaminen voisi tapahtua kaukanakin ja se olisi silti samanarvoista minusta se olisi järkevää toimintaa ei itse sillä verkostolla ole niinkään merkitystä vaan sillä että että toiminnot toimivat toimivat jouhevasti tulevaisuudessa ja vähällä

arvoisa rouva puhemies edustajille kalmari ja ja kurvinen kun täällä puhutaan tästä digitalisaatiosta niin täytyyhän niiden laitteiden jossakin olla ja kun katsotaan nyt vaikka tätä listaa alajärvi alavus kauhajoki kristiinankaupunki pietarsaari arvoisa edustaja kurvinen jääkö tänne pohjanmaalle edes näitä istuntopaikkoja kun niitä ollaan lakkauttamassa ei jää ja mikä se on arvoisa puhemies että aina kun keskusta on hallituksessa vuonna kaksituhattakymmenen arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakymmenen keskustan johdolla käräjäoikeuksien määrä käräjäoikeuksien määrä tiputettiin alle puoleen ja nyt kun on jälleen keskusta ruorissa niin jälleen kerran tiputetaan yli neljänneksellä ja onko niin että aina silloin se on ideologista keskittämistä mutta silloin kun se on hallituksessa niin vaikka nyt jatkossa vain kaksi viidestä käräjäoikeudesta on enää jäljellä verrattuna niin se ei ole sitä ideologista keskittämistä kertokaa miten tämä

rouva puhemies tämä keskustelu on ollut vallan mielenkiintoista mutta kuitenkin se lähtökohta mitä oikeusministeri omassa puheenvuorossaan totesi että näitä lakeja tulee virtaviivaistaa tässä nyt on sellainen paketti menossa se mikä on sitten käräjäoikeuden ratkaisu aivan kuten edustaja kurvinen omassa puheenvuorossaan totesi tulee sitten aikanaan myöhemmin mutta niin kuin edustaja viitanen täällä äsken hyvin suurella äänellä ja ääni vavisten todisti miten nämä junaleikkaukset ja nämä käräjäoikeusleikkaukset sopivat toisiinsa niin siihen on helppo vastata jos sillä junamatkalla ei satu mitään niin ei siinä käräjäoikeuteenkaan tarvitse mennä ja juna asiat ja ne muut käsitellään erikseen ne voidaan käsitellä toki erikseen budjettiasioitahan ne ovat arvoisa rouva puhemies yksi asia vielä

arvoisa rouva puhemies kun itse olen hieman epätietoinen niin kysyn ministeri lindströmiltä onko näin että kanslioista ja istuntopaikoista päätetään oikeusministeriön asetuksella joten ne eivät tänne saliin tule mutta varsinainen kysymys ministeri lindströmille kuuluu eräs käräjäoikeuden tuomari hannu laitinen kirjoitti helsingin sanomiin hyvän artikkelin jossa hän kysyi pitääkö suomeen luoda järjestelmä jossa tuomioistuin voisi kieltäytyä antamasta haastetta jos kantaja tai hakija on aikaisemmin nostanut useita kanteita tai tehnyt hakemuksia joiden taustalla on kiusanteko tai joihin ei muuten ole todellista perustetta eli kysymys on niin sanotuista narsistisista valittajista valittajista oletteko sitä mieltä että tällä tavalla saataisiin vähennettyä tuomioistuimen työntekoon kohdistuvaa painetta

rouva puhemies oikeudenkäynnin tulee olla teoriassa nopeaa luotettavaa ja halpaa tässä ihan aiheesta puhutaan tästä nopeudesta kun ollaan huolissaan tästä paikkojen vähennyksestä mutta tuomareita vähentämällä ei tietenkään tule lisää nopeutta ja siksi hallitus ei olekaan tuomareita vähentämässä vaan oikeastaan nyt kun viimeaikaista kehitystä on katseltu niin tuomareitahan on lisätty valtavasti esimerkiksi helsingin hallinto oikeudessa näissä turvapaikkahakemusasioissa ja sen takia on pystytty sitten myös turvaamaan niitä muita helsingin hallinto oikeuden alaan kuuluvia asioita kuten vaikkapa huostaanottoasiat hallituksella on tässä nimenomaan vaikea tehtävä taata tuomioistuinjärjestelmän oikeusturva myös nopeuden osalta kun valtio on taloudellisissa vaikeuksissa mutta siihen juuri tämä tuomioistuinlaki tuokin helpotusta

yritin viime kaudella laskea pitää kirjaa siitä kuinka monta kertaa keskustan kansanedustajat sanoivat tässä salissa keskittää keskittää keskittää uuvuin matkalla

tulee sen toteuttamaan menee kyllä sekä monien asiantuntijoitten että alueiden ihmisten mielestä liian pitkälle kerta kaikkiaan liian pitkälle sillä on erittäin kielteinen vaikutus kansalaisten oikeusturvaan monin paikoin etäisyydet kasvavat aivan liian pitkiksi eli toivon keskustalaiset edustajat täällä että nyt jos olette sitä mieltä että tämä on hyvä niin puolustatte tätä esitystä

nythän ei käsitellä tätä mistä edustaja feldt ranta äsken puhui mutta minä nyt edustaja lindtmanille vähän kirkastan tätä asiaa sitä mitä tarkoittaa digitalisaatio oikeudenkäynneissä se tarkoittaa sitä kun otettiin alajärvi esille alajärven ankkurit alajärvi on mukava paikkakunta että sinne voidaan kunnanvirastolle laittaa videointiyhteydet josta sitten voi tulla vastaaja todistaja hänen ei tarvitse ajaa autolla seinäjoelle ei tarvitse ajaa autolla vaasaan ei tarvitse ajaa autolla kokkolaan vaan kunnanvirastolta tai vaikka maamiesseurantalolta hänellä on videoyhteydet sinne käräjäoikeuteen ja siellä on riittävä kokoonpano sitten joka ratkoo sitä asiaa tällä ratkaisulla joka tulee syksyllä käsittelyyn mistä sdp nyt huutaa varataan varat siihen että kaikkiin saleihin joissa jatkossa istutaan on kunnon tietotekniikkayhteydet ja olen sitä mieltä että käräjäoikeuksien pitää olla sopivan suuria tämä mukailee maakuntajakoa tässäkin on maakuntamalli itse asiassa käytössä tämä ei täysin mene maakuntajaon mukaan mutta mukailee sitä on tärkeää että jutut saadaan ratkaistua

keskustalaisena tässä asiassa onhan tämä ennennäkemätöntä keskittämistä keskustalta näin täytyy sanoa mutta yksi asia ministeri lindström mihin haluan kiinnittää teidän huomionne vielä on tämä summaaristen asioitten keskittäminen te esitätte että lapista esimerkiksi keskitetään asiat ouluun tai kainuuseen lapin käräjäoikeuden alueelle ovat sijoittuneet kaikki saamenkieliset asiat tähän asti ja kun on huomattu väestörekisterijärjestelmästä että asiakas on saamenkielinen

häneltä on tiedusteltu mitä saamen kieltä hän käyttää te oikeusministeriössä keräätte näkemyksiä kielellisten oikeuksien toteutumisesta toteutumisesta ja samaan aikaan olette siirtämässä koko joukon saamenkielisiä asioita pois saamenkieliseltä alueelta kysyn teiltä eikö tämä osoita melkoista ristiriitaa ministeriönne sisällä tietääkö teillä oikea käsi mitä vasen tekee

arvoisa

rouva puhemies täällä on puhuttu nyt ruotsinkielisten oikeuksista tosiasia on se että käräjäoikeuksista vaasan käräjäoikeus on ollut ruotsinkielinen tähän saakka sen takia että rannikko pohjanmaa on viisikymmentäyksi prosenttisesti ruotsinkielinen sillä alueella on neljäkymmentäseitsemän prosenttia suomenkielisiä ja loput ovat muunkielisiä kun näin asia oli niin tuomareista vain kahdeksan oli suomenkielisiä ja ne olivat kahdeksan mandaattipaikkaa heiltä edellytettiin täydellistä ruotsin kielen taitoa jutuista kahdeksankymmentä prosenttia oli suomenkielisiä juttuja ja kaksikymmentä prosenttia ruotsinkielisiä juttuja nyt kun tämä tilanne muuttuu niin sehän ei tarkoita sitä ole ruotsinkielisiä tuomareita vaan se tarkoittaa sitä että ruotsinkielisellä puolella puolella on mandaattipaikat ruotsinkielisille tuomareille joilta luonnollisesti sitten edellytetään kyllä täydellistä suomen kielen taitoa mutta silloin saadaan oikeusturva pysymään sillä alueella suomenkielisiä

esimerkiksi ylä savosta iisalmen käräjäoikeuden kanslia lakkautetaan samoin varkaudesta ja kaikki jutut keskittyvät kuopioon olisinkin kysynyt kun ei ole pystytty osoittamaan erityisiä säästöjä tästä toimenpiteestä kun sukevan vankila sijaitsee viidenkymmenen kilometrin päässä iisalmesta ja nyt joudutaankin sitten nämä asiakkaat viemään sen lisäksi plus kahdeksankymmentäviisi kilometriä päälle elikkä nämä matkat pitenevät tarvitaan enemmän poliiseja saattamaan asiakkaita ja siinä mielessä kustannukset kasvavat kuopiossa ei ole edes tarpeeksi tiloja näiden

ei juurikaan keskusteltu vaan keskusteltiin käräjäoikeusverkostosta ei siinä mitään keskustellaan pois täällä nyt sitten tuli syytöksiä siitä että käräjäoikeusverkkoa harvennetaan liian kovalla kädellä näin edustaja tuppurainen sanoi ja moni muu lähti tähän samaan lauluun unohtaen semmoisen asian että käräjäoikeusverkostotyöryhmä alun perin esitti jotain ihan muuta vielä rajumpaa karsintaa minun mielestäni niin kuin edustaja terho täällä sanoi tämä oli voitto tämä oli paras mahdollinen ratkaisu tässä taloustilanteessa mikä meillä on käsissä jos minulla olisi rahaa ummet ja lammet niin mikäs siinä säilytetään vain kaikki mutta kun ei ole oltiin sen realiteetin edessä että jotain täytyy tehdä ja siitä lähdettiin rakentamaan tätä kahdenkymmenen mallia ja kun täällä nyt sitten kysyttiin muun muassa lappiin viitaten tasan tarkkaan tiedän että siellä on pitkät etäisyydet muistanpa kun siellä kierrettiin ja tajusin sen että täällä on pitkiä suoria ja lapissa saa kyllä ajella ajella eri asioitten äärelle muistutan että lapissa edelleen ovat rovaniemi kemi sodankylä kittilä inari utsjoki on enemmän kuin missään muualla näitä sivutoimipisteitä johtuen nimenomaan niistä etäisyyksistä ja liikenneyhteyksistä tämä oli yksi peruste kun kysyttiin näistä kriteereistä millä perusteilla näihin päädyttiin näihin päädyttiin alueellisen kattavuuden kannalta niin kuin edustaja kurvinen toi esille että joka maakunnassa on käräjäoikeuspalveluja jatkossakin ja että ne ovat sopivien etäisyyksien päässä en minä kiistä sitä että siellä tulee pitkiäkin etäisyyksiä osalla mutta tämä on pyritty rakentamaan niin oikeudenmukaisesti kuin suinkin mahdollista

minä ymmärrän tämän huolen tästä oikeusturvasta ja ymmärrän sen huolen myös kielellisistä oikeuksista mutta kyllä minä nyt uskon kun meillä on asiantuntijat jotka vakuuttavat että homma tulee toimimaan tämä hommahan etenee nyt niin että organisaatiotyöryhmä ryhtyy nyt katsomaan mitä tämä käytännössä tarkoittaa kun tätä lähdetään viemään eteenpäin toimitilojen osalta henkilöstön osalta ja kaiken muun osalta sen organisaatiotyöryhmän työnä on myös tehdä sitten se hallituksen esitys tämän vuoden loppuun tai ehkä ensi vuoden alkuun mennessä

rouva puhemies en tiedä miltä kuulostaa näillä paikkakunnilla joita tässä luettelin kun ministeri sanoi että tämähän oli voitto mutta te jätitte vastaamatta yhteen keskeiseen kysymykseen jota kysyin jos kansanedustaja lindströmin mielestä tuomioistuinten tässä tapauksessa hovi ja hallinto oikeuksien yhdistäminen oli järkyttävä esimerkki asioiden huonosta valmistelusta ja poliittisesta pelistä jota ei voi sallia niin arvoisa ministeri lindström luuletteko että kansanedustaja lindström olisi nyt teidän kovin kriitikkonne täällä salissa arvoisa puhemies vielä mitä tulee tähän digitalisaatioon tällä siis säästetään yksi pilkku neljä miljoonaa vuodessa yhden salin digitalisointi on miljoona per kappale en ymmärrä nyt oikein kurvisen laskuoppia kyllä tätä pitää viedä eteenpäin mutta nyt tässä taas käy valtava viikate ja sen jälkeen ihmisten oikeudenhoito

arvoisa rouva puhemies kun tässä on hieman laveammin puhuttu oikeuksista ja oikeudenkäynneistä niin itse nostan keskusteluun minusta tärkeimmän tärkeintä on lopulta sujuvat ja asianmukaisesti etenevät oikeudenkäynnit ja sitä varmasti tälläkin tavoitellaan näin ei nyt kuitenkaan aina ole oikeudenkäynnit ovat usein erityisesti seksuaalirikoksien uhreille erittäin raastavia varsinkin lapsille ja ja usein pitkäkestoisia ja haavat auki repiviä oletteko oikeusministeri lindström tekemässä jotain tälle että me saisimme erityisesti näiden seksuaalirikoksen uhrien lasten asemaa helpotettua ja vahvistettua oikeudenkäynneissä ja myös olette puhunut yleisen oikeustajun mukaisista tuomioista erityisesti väkivalta raiskaus ja seksuaalirikoksissa ne eivät vastaa tällä hetkellä sitä raiskauksesta pitäisi seurata aina ehdoton tuomio millä

rouva puhemies en malttanut olla ottamatta puheenvuoroa kun täällä salissa keskusteltiin siitä että voisihan sitä vaikka kunnantalolla kuulustella ja videolähetysten kautta sitten arvioida sitä todistelua tämä aipa järjestelmähän on itse asiassa juuri tätä mutta se aipa järjestelmä maksaa ja tätä aipa järjestelmää ei ole varaa nyt näihin kaikkiin istuntosaleihin laittaa ja sen takia istuntosaleja ja istuntopaikkoja laitetaan kiinni tästä tässä on kysymys ja esimerkkinä on nyt vaikka tämä ylivieska raahen käräjäoikeus ylivieskaan jää kanslia raahesta lähtee kanslia ja istuntopaikka meille olisi riittänyt istuntopaikka elikkä juuri tämä mistä puhuttiin että ei se vaadi kuin sen salin ja siellä sitten voidaan ne istunnot käydä mutta nyt se lakkaa sieltä ja perusteluna on tämä aipa järjestelmä kysyisin ministeriltä

puhemies tässä keskustelu on todellakin ajautunut ohi varsinaisesta esityksestä mutta näitä paikkakuntaluetteloita sen verran korjaan että kuusamon osalta meillä edelleen säilyy nyt tämä sivuistuntopaikka toisin kuin kuulimme kuulimme eli oulun käräjäoikeuden sivuistuntopaikka on edelleen mutta erittäin harmissamme olemme sen kanslian menetyksestä sillä jokainen työpaikka on meille kyllä tärkeä nyt kun puhutaan tästä digitalisaatiosta ja on vuosikymmenet puhuttu etätyöstä niin voisi kuvitella että se työ kulkee niitä piuhoja myöten myöskin toiseen suuntaan eli esitän vielä harkittavaksi mitä työtä voidaan missäkin etäältä tehdä
arvoisa rouva puhemies kukaan täällä salissa ei ole kritikoinut sitä etteikö kyseessä olisi merkittävä esitys järkevää virtaviivaistamista sinänsä tämä keskustelu on valitettavasti mennyt pistoraiteelle tiedän varsin hyvin miten ministeri on nähnyt vaivaa tuntenut huolta siitä että oikeusturva säilyy ja

todellisia säästöjä näen erittäin hyvänä että todellakin ensinnäkin ihmettelen että vasta nyt koulutusvirkojen osalta oikeuslaitosta kehitetään tämä on osaltaan vahvistamassa kansalaisten oikeusturvaa tämä on hyvä tie sinänsä me tarvitsemme jatkuvaa keskustelua yhteiskunnassa

puhemies oli mielenkiintoista kuulla myös ministerin suusta että joka maakuntaan jää yksi käräjäoikeus ja varsinkin edustaja kurvisen tehän olette vaasan vaalipiiristä ja vaasan vaalipiiristä ollaan nyt lakkauttamassa keski pohjanmaan

myös maakunta jossa ei tulevaisuudessa ole omaa käräjäoikeutta minun mielestäni tämä on erittäin ihmeellinen linjanveto hallitukselta joka muuten on ollut kyllä maakuntien ystävä ainakin sote asioissa näin pitkälti arvoisa ministeri kun nyt kerran keskustellaan tästä käräjäoikeusverkostosta ja sen karsimisesta ja niistä säästöistä niin en voi kuin ihmetellä myös sitä että kun pietarsaaren kaupunkiin on vasta rakennettu uusi poliisi ja oikeustalo siinä on uusi moderni oikeussali niin sitä ollaan nyt lakkauttamassa ja sulkemassa samalla kun kauhavan istuntopaikka saa jäädä vaikka kauhavalla asuu huomattavasti vähemmän ihmisiä onko tämä politiikkaa
rouva puhemies tämä aipa järjestelmä joka täällä aikaisemmin nousi keskusteluun sehän on portti tähän digitalisaatioon tietenkään ensi viikolla tilanne ei ole se että joka maamiesseuralta tulee ne digitaaliset yhteydet mutta tämä on se suunta voidaan todistaa voidaan olla vastaajana istunnossa ei aina tarvitse tehdä oikein sitä käräjämatkaa niin kuin ennen vanhaan ja samassa yhteydessä kun on ne tietojärjestelmät kunnossa itse näen että tulevaisuudessa pitää hovioikeuskäsittelyn olla pääosin videoiden katsomista sähköisen materiaalin läpikäyntiä se nopeuttaa oikeudenkäyntejä ja ihmiset saavat ajoissa oikeutta jutut eivät veny ja haluan edustaja henrikssonille todeta että sanoin että tämä mukailee maakuntamallia tämä ei ole täysin maakunnallinen mutta pohjanmaan käräjäoikeuden laamanni on sanonut julkisuuteen että kokkolan asema itse asiassa saattaa vahvistua se ei ole itsenäinen käräjäoikeus enää mutta siellä tulee olemaan erittäin vahva istuntopaikka jossa istutaan paljon juttuja ja siellä tulee olemaan lakimiestyötä paljon

vielä esimerkiksi nämä viime kaudella tehdyt hallinto ja hovioikeuksien yhdistämiset esimerkiksi kun rovaniemen ja oulun hallinto oikeus yhdistettiin niin piti käsittelyaikojen lyhentyä miten kävi ennen oli yksi pilkku viisi vuotta nyt on kolme vuotta piti vuokrakustannuksista säästää nyt maksetaan vielä kolme vuotta siitä tyhjästä tilasta rovaniemen valtakadulla ja piti henkilöstökuluista säästää no ei säästynyt yhtään mutta tätä virhettä ei pidä toistaa ja minä toivon että nämä oikeusministeriön laskelmat toinen asia on että tässä heitetään tien päälle haastemiehet hakemaan ympäri maakuntaa nyt näitä pikkurikollisia istumaan käräjiä se maksaa sitten asiakkaat pannaan maksamaan kulkemaan linja autolla torniosta kemiin tai minne hyvänsä ja työntekijä pannaan tien päälle istumaan matkakäräjiä tästä ei tule yhtään säästöä minä olen ihan vakuuttunut tästä asiasta jo nyt

tämä esitys on tosiaan toivottu ja odotettu ja tulee selkeyttämään tuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä tässä tavoitteessa mainitaan myös että sillä nykyaikaistetaan sääntelyä rakenteellisesti ja tähän nykyaikaistamiseen liittyen kysyisinkin kun hallitusohjelmassa todetaan että oikeudenhoidon palvelutasoa parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla ja kiireettömät asiointipalvelut tarjotaan ensisijaisesti digitaalisesti ja näin laajennetaan mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan asiointiin viranomaisten kanssa missä mennään tämän digitalisaation ja uusien teknologioiden hyödyntämisen osalta

arvoisa rouva puhemies jatkan tästä edistyksen ajattelusta digitalisaatiosta ministeri ei vielä päässyt vastaamaan voiko tässä tapahtua jopa niinkin päin kuten esimerkiksi postiuudistuksessa aikanaan kävi että palvelut tulivat lähemmäksi vaikka postiverkosto postiverkosto postikonttorit vähenivät ja onko mitään estettä täytyykö siellä toisessa päässä olla jotenkin erityisen kehittynyt tietotekninen vempaimisto vai riittääkö se että siellä saleissa on on tietoturva taattu ja näin minkä tason värkkejä sitten sinne kuntiin esimerkiksi riittäisi niin että niitä lausuntoja voisi

puheenjohtaja siis nythän on kysymys keskittämisestä ja siitä että keskusta hyväksyy minä luulin puhemies että tällä kaudella kun olen seurannut tätä politiikan menoa moni asia ei jaksa enää hämmästyttää sen verran on kummallista menoa aina ollut mutta kyllä kyllä nyt hämmästyttää tässä istunnossa se kun kuuntelee keskustalaisten puheenvuoroja esimerkiksi edustaja hoskosen puheenvuoroa että ei pelkästään hyväksytä keskittämistä vaan hyväksytään se hymyssä suin

arvoisa rouva puhemies todellakin ministeri lindström sanoi tässä asiassa että nyt nyt tämä käräjäoikeusverkkoesitys joka toki toisessa yhteydessä vielä käsitellään oli ratkaisu joka oli kaikkien kompromissien lopputulos se on totta että meillä tänä päivänä on kaikessa tässä yhteiskunnassa pula rahasta sitähän me emme voi kieltää siihen on pakko reagoida mutta mitä tulee tähän nyt käsillä olevaan esitykseen niin pitää muistaa että digitalisaatiohan tulee meillä joka puolella läpi tänä päivänä meillä on käsittelyssä tänä päivänä toisena lakina

sillä kevennetään sillä kevennetään hallintoa ja ennen kaikkea luodaan mahdollisuus tavallisillekin ihmisille saada esimerkiksi tänä päivänä lainhuutopöytäkirjaotteensa omasta tilastaan viidessä minuutissa kun ennen piti ajaa ilomantsista joensuuhun tätäkö te vastustatte että me menemme nykyaikaisiin järjestelmiin mukaan toivoisin että

ministeri aivan oikein totesi että työryhmän esityshän oli vielä paljon rajumpi niinpä vetoaisinkin ministeriin että vielä kerran katsottaisiin tätä käräjäoikeusverkostoa ja erityisesti näitä kanslioita kerroin edellisessä puheenvuorossani miten iisalmen kohdalla ei ole voitu osoittaa että säästöjä olisi tulossa sen tähden että kuljetusmatkat sukevalta pitenevät niin paljon ja toisaalta kuopiossa on ruuhkaa kuopioon tarvitaan kolmesta neljään uutta salia jotta sekä varkauden että myöskin iisalmeen siirtyvät jutut pystytään siellä

oikeusturvan kannalta

jos oikein kuulin ja käsitin ministeri lindströmin äskeisen puheenvuoron niin hänhän sanoi että organisaatiotyöryhmä tekee sen lopullisen esityksen minusta tämä keskustelu on ollut asiallista ja kiitän ministeriä siitä että hän on tämän ajankohtaisen asian ottanut itse esille ja antanut keskustelun käydä mutta organisaatiotyöryhmä sitten arvioi näitä faktoja ovatko esitetyt perusteet tavallaan olleet oikeita esimerkiksi iisalmen kohdalta että mahtuvat kuopioon kyllä mahtuvat kun tehdään kolme viiva neljä uutta salia kaikki etäisyydet ja vankilaverkosto ja muut minä toivon että tämä todella käydään uudelleen läpi ja ja arvioidaan faktojen perusteella mikä on lopullinen esitys

arvoisa rouva puhemies rovaniemen hovioikeuden presidentti marianne wagner prenner totesi myös tästä uudistuksesta ettei tämä muutos tule tule tuomaan säästöjä eikä lisää tehokkuutta mutta sen sijaan kansalaisten eriarvoisuus tulee kasvamaan ja tuomioistuimen itsenäisyys tulee vähenemään tässä asiassa digitalisoinnin osalta ruotsissahan on pitkälle menevät kokemukset tästä ja me olemme lakivaliokuntana siihen tutustuneet miljoona euroa per sali maksaa tämän varustuksen ja tekniikan hoitaminen se ei ole ilmaista hommaa eikä tässä taloudellisessa tilanteessa siihen paljon ole mahdollisuuksia edetä talouden realiteetit ja reunaehdot on varmasti tässä asiassa huomioitava täytyy myös huomata se että suomi on pitkä maa ja meillä on edelleen katvealueita pohjoisessa ja ja kaikilta osin tämä tekniikka ei vielä ole avuksi mutta kyllä olisin penännyt myös ministeriltä tätä päätöstä silloin aikanaan hän otti kantaa kouvolan hovioikeuden yhdistämiseen suora siteeraus oikeusistuimen yhdistäminen on järkyttävä esimerkki asioiden huonosta valmistelusta ja poliittisesta

arvoisa puhemies kuka täällä digitalisaatiota on vastustanut ei kukaan onko joku käyttänyt sellaisen puheenvuoron ei ole mutta nyt on kahdesta eri asiasta kyse nyt ensin hallitus viikatteella lakkauttaa valtavan määrän käräjäoikeuksia keskustan johdolla vuoteen vuoteen kaksituhattakymmenen verrattuna alle puolet enää käräjäoikeuksista on jäljellä tässä maassa kaikki me kannatamme digitalisaatiota mutta nyt olisi hyvä sitten saada ministeriltä tietää kuinka monta salia aiotaan varustaa miljoona per sali mistä rahat kuinka monta tämän hallituskauden aikana aiotaan tehdä arvoisa puhemies täytyy nyt vielä palata tähän keskustan retoriikkaan että kun viime kaudella kaikki asiat olivat ideologista keskittämistä niin nyt kun sieltä kuusamosta

arvoisa rouva puhemies täytyy yhtyä edustaja essayahin ja laukkasenkin tuomiin näkemyksiin siitä että tässä todella on suuri huoli oikeusturvasta ja yhdenvertaisesta kohtelusta ja myös käsittelyajoista että mihin meillä suomessa oikein mennään tässä on vedottu ministeriin minä en ainakaan halua olla semmoinen siltojen polttaja vaan haluaisin paremminkin keskustella siitä mitä me voisimme tehdä jotta myös tulevaisuudessa voidaan tämä kansalaisten oikeusturva taata tämä esitys käräjäoikeusverkostojen karsimisesta ja varsinkin istuntosalien lakkauttamisista ja kanslioiden lakkauttamisista johtaa pahimmillaan siihen ja sitä kukaan ei tässä maassa halua sen takia edelleen vetoaisin ministeriin että käytäisiin yhdessä läpi niitä vaikutusarviointeja mitä tämä edellinen karsintakierros oikein meille toi

tämä käräjäoikeusverkostotyöryhmän ehdotus oli siellä pohjalla ylipäätään tätä valmistelua jatketaan kuten täällä nyt sitten sanoin projektiorganisaation myötä ja kun edustaja essayah kysyi näistä ruuhkista liittyen tämän työryhmän tehtävä on myös katsoa se että tässä tulee ihan väkisin siirtymäaikaa eli erittäin todennäköistä on että nekin joita nyt uhkaa tämä lakkauttaminen varmaan tasapainottavat niitä jotka jäävät jäljelle että ei tulisi ruuhkaa on yksi tämän organisaatiotyöryhmän työ katsoa että nämä ruuhkat eivät tule ennen kuin ollaan siinä lopullisessa mallissa sähköistä asiointia siellä kehitetään kun täällä on tämä monessa yhteydessä tuotu esille nimenomaan tämän aipan myötä se on yksi kustannustekijä tietenkin turvallisuuteen niillä niillä jäljelle jäävillä pitää kiinnittää huomiota lähtökohta on kuitenkin se että uudistuksessa niille jäljelle jääville toimipisteille pitää taata riittävät turvavarustukset ja pitää turvata suomen ja ruotsinkielisen väestön oikeudet sijoittamalla käräjäoikeuksiin riittävä määrä niin sanottuja kielituomarin virkoja näistä kustannuksista hieman eli tämä työryhmä arvioi näiden toimitilamenojen osalta seitsemäntoista käräjäoikeuden mallissa kustannukset yksi pilkku seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa pienemmiksi kuin nykyisessä kahdenkymmenenseitsemän mallissa no nyt tämä muuttuu tällä kahdenkymmenen mallilla toimitilamenojen arvioidaan olevan noin miljoonaa euroa nykyistä alemmat no sitten tämä turvatarkastuspuoli kun näitä parannuksia toteutetaan priorisoiden ja kustannustehokkaasti sekä näitä riskitasoja erityisesti erillisellä istuntopaikalla arvioiden niin kahdenkymmenen mallissa nämä parannukset voidaan toteuttaa noin kaksi miljoonaa euroa edullisemmin verrattuna nykyisen verkoston panostuksiin palkkausmenojen osalta arvioidaan noin yksi pilkku neljä miljoonaa euroa alemmat kustannukset kuten näistä huomaatte nämä summat eivät ole valtavia valtiontalouden osalta mutta silloin kun me puhumme oikeusministeriön luokasta ja kuudestatoista miljoonasta tästä kahdenkymmenen mallista tulee laskennallisesti viiden miljoonan euron säästöt tämän työryhmän laskelmien perusteella tähän tämä

arvoisa puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat

tämän vuoksi täytyy kyllä kertoa se että olen todella pettynyt oman vaalipiirini ministerin esitykseen karsia käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen määrää esitys kasvattaa kuten täällä on jo moneen kertaan todettu tuomareiden matka ja palkkakustannuksia ja valtion oikeusapumenoja sekä kansalaisten ja yritysten laskua oikeudenkäyntikuluista pahinta on se että esitys heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja alueellista yhdenvertaisuutta sekä ruuhkauttaa käsittelyjä lisäksi vaarana on myös se että juridisen alan muut työpaikat kuten lakiasiaintoimistot lähtevät pois näiltä paikkakunnilta oma maakuntani etelä savo saimaan saimaan maakunta jossa meillä on hyvin pitkät välimatkat on yhtenä kärsijänä ja olen vahvasti sitä mieltä että etelä savon käräjäoikeus pitää säilyttää niin että mikkelin käräjäoikeuden lisäksi meillä olisi jatkossakin savonlinnassa kanslia ja pieksämäellä istuntopaikka sekä riittävästi henkilökuntaa käsittelemään asioita arvoisa puhemies pohjoismaiseen yhteiskuntaan kuuluu oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen ihmisten turvallisuudentunnetta ei lisätä sillä että oikeuslaitoksen poliisin on omasta maakunnastani kaksi poliisilaitosta poistumassa kelan ja verotoimiston palvelut pakenevat valtio ei voi vetäytyä pois kansalaisten ulottuvilta arvoisa ministeri aiotteko antaa selvitystä tämän käräjäoikeusesityksenne vaikutuksesta ihmisten oikeusturvaan alueiden yhdenvertaisuuteen aluetalouteen matkakustannuksiin

arvoisa puhemies fru talman

sitäkin taustaa vasten pidän hieman ihmeellisenä tuota äsken käytyä keskustelua jossa osa oli sitä mieltä että tässä yhteydessä ei ollenkaan voisi puhua käräjäoikeuksien vähentämisestä koska sehän on on todella merkittävä ihmisten oikeusturvaan vaikuttava asia siitä tuleekin kiitokset ministeri lindströmille että itse näitte tämän yhteyden ja otitte itse oma aloitteisesti esille tässä esittelypuheenvuorossanne tämän

kysehän on leikkauksesta ja on tärkeätä tavallaan myös tuota äskeistä keskustelua silmällä pitäen muistaa että hallitus on motivoinut tätä uudistusta juuri leikkaustarpeella senkin takia ne puheenvuorot joita täällä käytettiin digitalisaation kehumisella kaikuvat kyllä aika aika tyhjälle pohjalle koska hallitus ei ole varannut tosiaan mitään määrärahoja tätä varten on hyvä puhua asioista niin kuin asiat ovat on myös hyvä puhua tästä keskittämisestä sen takia että samanaikaisesti ollaan tekemässä monia ratkaisuja jotka vaikuttavat alueiden elinvoimaan tällä käräjäoikeusverkoston karsimisella on merkittäviä vaikutuksia

mutta myös monilla muilla ratkaisuilla joita hallitus tekee ja totta kai meidän tulee tästä kantaa huolta mutta suurin huoli arvoisa puhemies liittyy kyllä tähän eriarvoistumiseen jota tämän käräjäoikeusverkon karsiminen aiheuttaa paitsi eri alueille myös eri väestöryhmille on aivan selvää että että osalle kasvavat välimatkat ovat suurempi kynnys saada palveluja ja ja ylimääräinen kulu jota siitä väistämättä ihmiselle aiheutuu kohtelee toisia epäoikeudenmukaisemmin kuin toisia niin kuin aikaisemmin täällä kävi ilmi jo kaksituhattakymmenen käräjäoikeuksien määrää määrää vähennettiin viidestäkymmenestäyhdestä aika dramaattisesti kahteenkymmeneenseitsemään nyt tämä vain kuusi vuotta sen jälkeen tehtävä leikkauspäätöksillä perusteltu käräjäoikeuksien vähentäminen menee kyllä liian pitkälle toivon ministeri lindström te olette sanonut te olette rehti suomalainen mies että otatte tämän huolen tosissanne

puhemies haluan kiittää ministeri lindströmiä siitä että hän toi tässä näitä kustannusvaikutuksia jo esille kuulostaa todellakin tietenkin valtiontaloutta ajatellen pieniltä säästöiltä noin viisi miljoonaa euroa ymmärrän että teidät on laitettu melkein voisi sanoa puun ja kuoren väliin tässä mutta näistä laskelmista kuitenkin puuttuvat nytten nämä lisääntyvät matkat joita sitten asioivat kansalaiset joutuvat tekemään ja ne kustannukset kuitenkin jostakin todennäköisesti ainakin osittain korvataan ja niiden kustannusvaikutuksia ei tietenkään tässä vielä ainakaan ole pystytty erottelemaan eikä erittelemään

lakivaliokunta pitää tärkeänä että tuomioistuinverkoston kehittämistä ja käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää arvioidaan monipuolisesti alueen kehitysnäkymät kuten erilaisten suurhankkeiden vaikutukset sekä erityisesti asiakasnäkökulma huomioiden ja että linjaukset ovat mahdollisimman selkeät ja perustuvat etukäteen tiedossa oleviin kriteereihin

tämä tuomioistuinlakipaketti jossa ei kuitenkaan tätä karsimisesitystä vielä ole mutta johon kuitenkin otamme kantaa nyt lakivaliokuntaan tulee niin sitten kun tämä toinen linjaus on tulossa eduskuntaan niin lakivaliokunnasta löytyy edelleen sitä yksimielisyyttä puolustaa oikeusturvaa ja esittää rohkeasti sitä että pidettäisiin tämä nykyinen järjestelmä edelleen voimassa koska uskon näin että meillä ei ole vielä riittävästi tietoa siitä miten tämä edellinen edellinen karsinta vaikutti meihin ja kansalaisten oikeusturvaan ja käsittelyaikoihin kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tunnustan heti että oma kompetenssini osaamisalueeni ei riitä arvioimaan tämän esityksen onnistumista tai epäonnistumista joten olen hyvin pitkälle asiantuntijoiden lausuntojen varassa niinpä kävin läpi tämän korkeimman oikeuden antaman lausunnon tästä uudistuksesta siinä oli kolmekymmentä huomautusta nyt ministeriltä miten nämä kolmekymmentä huomautusta on otettu huomioon tässä esityksessä luen täältä korkeimman oikeuden lausunnosta yhteenvedon joka on aika karua luettavaa korkein oikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla ettei lakia tule ehdotetussa muodossa säätää tuomioistuinlaki tulisi voimaan tullessaan monella tavoin merkittävästi heikentämään tuomioistuinten ja tuomareiden riippumatonta asemaa lakiehdotuksessa ei myöskään ole riittävästi otettu huomioon eri tuomioistuinten erityispiirteitä sekä niille ominaisten tehtävien luonnetta tällaisena se heikentäisi tuomioistuinten edellytyksiä suoriutua tehokkaasti niille kuuluvista tehtävistä tämän johdosta ehdotuksessa omaksutut ratkaisut edellyttävät perusteellista uudelleen arviointia

minusta aika merkittävä lausuma sitten näissä yksityiskohtaisemmissa arvioissa vielä erittäin paljon puututaan näihin uusiin nimityksiin joita annetaan eri tuomioistuimissa toimiville tuomareille ikään kuin avustavia tuomareita tätä pidettiin erittäin moitittavana sen takia että he ovat ihan yhtä lailla nimitettyjä tuomareita samanlaisella palkalla ja samanlaisessa tehtävässä mutta nyt muutetaan nimityksiä sillä tavalla että heillä on ikään kuin joku alempi tehtävä tätä pidettiin paheksuttavana tässä on erittäin pitkä kahdeksankymmentä sivuinen lausunto minä suosittelen että jokainen kansanedustaja kävisi tämän läpi ja sitten aikanaan kun me lakivaliokunnassa tätä käsittelemme tämä varmasti nousee keskusteluun uskon että tässä on paljon sellaisia kohtia joita me joudumme pohtimaan uudestaan tämä ei ollenkaan ole niin yksinkertainen asia kuin vielä totean sen että valmistelu on on kestänyt neljä vuotta eli kysymyksessä ei todellakaan ole mikään pieni asia tässä on paljon poikkihallinnollista valmistelua kun olen täällä useaan kertaan moittinut tätä valmistelua ja sen kiireellisyyttä ja puutteellisuutta niin tässä selkeästi kiitosta hyvästä valmistelusta mutta silti nämä eri lausunnot jotka ovat olleet nimenomaan täältä riippumattomasta tuomioistuimesta tätä uudistusta kohtaan ovat olleet hyvin kriittisiä ja olemme viisaita jos otamme ne huomioon

arvoisa rouva puhemies

selkeyttäminen ja toisistaan liian erillisten lakien yhtenäistäminen on myös osa hallituksen norminpurkutavoitteita yhteiskuntamme rakenteiden on muututtava entistä selkeämmiksi ja tehokkaammiksi tämä on myös tuomioistuinlaitokselle välttämätön edistys haluan kiinnittää huomion tässä hallituksen esityksessä niihin osiin jotka vaikuttavat eniten tuomioistuinlaitoksen käytännön päätöksentekoon ja siten jokaiseen ihmiseen joka joutuu hakemaan oikeutta oikeusteitse tai on oikeuden tuomittavana olen kuullut tässä salissa viitattavan usein sanaan oikeusturva toisinaan hieman eri merkityksissä kehotan jokaista oikeusturva sanaa täällä ahkerasti viljelevää tarkistamaan

pykälästä perustuslaillinen oikeusturva on ennen kaikkea yksilön oikeutta saada asiansa käsitellyksi tasapuolisesti ja asianmukaisesti ilman aiheetonta viivytystä tämä perustuslaillinen oikeusturva on se asia jota meidän lainsäätäjinä on syytä muistaa ja kaikkine asiaan liittyvine lakimuutoksineen aina ensisijaisesti kunnioittaa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvat puolueettomuus asiantuntemus ja joutuisuus oikeudenkäynnin tulee olla nopeaa tähän esitykseen sisältyy aikomus tehdä päällikkötuomarien viroista määräaikaisia valtionhallinnon ylimmän johdon nimityksistä on tehty määräaikaisia vasta hiljattain muutama vuosi sitten mutta tämä uudistus ei tuolloin koskenut päällikkötuomareita päällikkötuomarien määräaikaisuutta pohtinut tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea näki määräaikaisuuden tuovan etuja tuomioistuinlaitoksen kehittämisen ja laadun kannalta

tuomioistuinten jaostojen ja jaoston puheenjohtajien määräaikaisuuksista on kokemuksia määräaikaisuus herättää kuitenkin kysymyksiä lähinnä riippumattomuuden näkökulmasta käsillä oleva esitys pyrkii vahvistamaan tuomioistuinten riippumattomuutta monenlaisella hienosäädöllä ensivaikutelmani tästä päällikkötuomarien määräaikaisuudesta on että se kuitenkin jokseenkin näin objektiivisesti katsoen heikentää sitä riippumattomuutta esitys lähtee kuitenkin siitä että riippumattomuus taataan kun päällikkötuomarilla on oikeus jäädä päällikköviran jälkeen virkatuomariksi tämä kuulostaa ihan ymmärrettävältä joten lakivaliokunnassa tätä asiaa varmasti vielä harkitaan

lisäksi tässä hallituksen esityksessä pyritään tuomarien ammattitaidon kehittämiseen koulutuksen keinoin tämä on tärkeä kehityssuunta sillä suomi on jäljessä muista eu maista tuomarien suunnitelmallisessa kouluttamisjärjestelmässä nykyinen järjestelmä täydennyskoulutuksen saamiseksi on hajanainen eikä seuraa tuomarien osaamista riittävän selkeästi tuomareilla olla tosiasiallinen mahdollisuus täydennyskoulutukseen huomioiden jokaisen tuomarin erityisosaaminen koulutuksen tulisi olla tasapuolista ja sen tulee osaltaan olla takaamassa ihmisille tasavertaisesti laadukkaita päätöksiä

hallitus esittää uuden tuomarinkoulutuslautakunnan perustamista tämä on laajuudessaan ja vaikuttavuudessaan merkittävä asia lautakunta vastaisi tuomareiden koulutuksen suunnittelusta on hallituksen esitys pyrkii aiheestakin parantamaan tuomarien rekrytoimisen polkua ja koulutusta entistä modernimmalla tavalla lakivaliokunnan on syytä lakiluonnosta tutkiessaan kiinnittää huomiota myös siihen että tuomaria alemman asteiset koulutusvirat toimivat hyödyksi oikeuslaitokselle mutta ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen että ne toimivat hyödyksi tavalliselle ihmiselle joka odottaa asialleen oikeudenmukaista ratkaisua

arvoisa rouva puhemies suomeen on tarkoitus perustaa täysin uusia erikoissyyttäjien virkoja valtakunnansyyttäjänvirasto esittää oikeusministeriölle viidenkymmenen erikoissyyttäjän viran perustamista tällaisia virkoja ei ole vielä suomessa lainkaan ja pidän tätä esitystä näiltä osin perusteltuna rikollisuus ei saa karata käsistä syyttäjien tulee ehtiä reagoimaan samaan tahtiin rikollisuuden muuttumisen kanssa olemme jo tällä tällä hetkellä liian kaukana rikollisten perässä mielestäni on selvää että jos haetaan todellista huippuosaamista ja ammattitaitoa tulee erikoistumista viedä nykyistä pidemmälle esimerkiksi harmaan talouden rikoksiin sotarikoksiin huume ja jengirikoksiin tai lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin näin on olemassa jo esitutkintaviranomaisillakin miksei siis myös entistä vahvemmin syyttäjävirastossa erikoissyyttäjien koulutuksessa ja sijoittelussa sijoittelussa tulee kuitenkin miettiä tarkoin mihin erikoistuminen kohdistuu ja sen on vastattava myös todellista tarvetta vaikka toiminta olisikin valtakunnallista toiminta ei saa myöskään olla liian suppeaa näitä erikoissyyttäjiä valittaessa on muistettava myös ettei huippuosaajia tulee millään alalla ilman hyviä alan perustaitoja sekä kokemusta ei voi olla niin että esimerkiksi ihmiskauppaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tai lapsikaappauksiin voisi syyttäjäksi tulla suoraan koulunpenkiltä näinhän ei ole suomessa mahdollistakaan tällä hetkellä tähän tarvitaan vankka kokemus kirjoista luetun viisauden lisäksi se antaa vankan pohjan erikoistumiselle näinhän on monessa muussakin ammatissa arvoisa rouva puhemies vuodenvaihteessa tuli voimaan myös lakimuutos joka mahdollistaa oikeudessa aiempaa laajemmin todistajien kuulemisen videoyhteyden avulla tämä oli hyvä lakimuutos mutta videoneuvottelujen laajentaminen koskemaan syytettyjä on vähän kyseenalaista sitä ei tulisi laajentaa koskemaan ainakaan vakavista ja törkeistä epäiltyjä näen hyvänä tässä lähinnä sen että ainakin kuljetuksista ja turvallisuusjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset pienenevät myös turvallisuusriskit voivat vähentyä ja muiden asianosaisten osallistuminen oikeudenkäyntiin helpottuu näiden lisäksi myös läsnäolovelvollisuuden lieventäminen vähentäisi peruuntuvien istuntojen määrää ja niistä valtiolle aiheutuvia kustannuksia videoneuvottelumahdollisuuden merkitys kasvaa entisestään varsinkin nyt kun käräjäoikeuksien määrä vähenee lähivuosina viime vuonna valtio maksoi oikeudenkäyntien todistajille muun muassa matkakuluja ansionmenetyksiä sekä päivärahoja yli kahden pilkku viiden miljoonan euron edestä

arvoisa rouva puhemies on oikeastaan hyvin valitettavaa että debattiosuudessa liiaksi hallitsi tuo keskustelu tulevasta käräjäoikeusverkostosta se on sinänsä tärkeää keskustelua mutta kun se ei nyt tähän hallituksen esitykseen sisälly niin sinänsä mentiin aiheen ohi ja olisi tehnyt mieli tässä jonkun kerran huutaa väliin että hakkila asiaan nimittäin tässä lakiesityksessä on monia äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä joista olisi jo tässä lähetekeskustelussa syytä keskustella perusteellisemmin toivottavasti valiokunta ja myös lausuntoja antavat valiokunnat kiinnittävät näihin asioihin huomiota kokonaisuudessa on äärimmäisen tärkeätä että käydään jatkuvaa keskustelua oikeusturvasta ja ja käsittelyajoista myös tuomarien koulutuksesta ja valmiuksista erittäin hienoa tässä lakiesityksessä todellakin on se että saadaan koulutusvirkoja ja vielä niin hienolla perinteisellä tittelillä kuin asessori näissä perusteluissahan lukee että tämä on perinteikäs titteli sitähän oikeuslaitoksessa on kauan käytetty ja itsekin olen tätä hienoa titteliä saanut kuuden vuoden ajan kantaa joten

kuinka pitkä prosessi se on kun lakeja uudistetaan tämäkin lähti liikkeelle tai sai yhden merkittävän sysäyksen komitean mietinnöstä kolmetoista vuotta sitten

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

arvoisa puhemies ihan ensimmäiseksi sanon tähän hallituksen esitykseen liittymättömän asian kun me

on mutta tästä hallituksen esityksestä minusta tuntuu aika huolestuttavalta että tämä paljon rummutettu normien purkaminen näyttää kovin voimallisesti keskittyvän nimenomaan ympäristösäädöksiin ja niiden valvontaan tämä nimenomainen hallituksen esitys koskee veden laadun mittaajien pätevyyden varmistamista toisin sanoen asiaa jolla on hyvin suuri merkitys ihmisten terveydelle ihminenhän ei elä ilman vettä ja nimenomaan puhdasta vettä meillä suomessa on erinomainen juomavesi useimmissa kaupungeissa mikä on ihan ansaitusti kansallinen ylpeydenaihe myös useimpien järvien ja jokien veden laatu on sitten oman nuoruuteni parantunut suorastaan dramaattisesti no nykyinen vain kaksi vuotta sitten säädetty laki sanoo että veden laadun mittaajan pitää olla suomen ympäristökeskuksen eli syken hyväksymä silloin kun on kyse ympäristöluvan alaisesta toiminnasta siis silloin kun on on kyse toiminnasta jossa on rajat sille paljonko erilaisia haitallisia aineita saa ympäristöön päästä jos siis vaikkapa minä haluan mittauttaa kesämökkini kaivon veden laadun voin ihan itse valita laboratorion jonne vesinäytteeni vien mutta jos minulla olisi kaivos tai tehdas niin jätevesien sisältämiä aineita tai sitten alajuoksulla olevan joen tai järven veden laatua tutkivan mittaajan pätevyyden pitää nykylain mukaan olla virallisesti todettu suomen ympäristökeskuksen eli syken hyväksymä mielestäni on hyvin tärkeää se että jätevesien ja erilaisten jätevesiä päästävien laitosten alapuolella olevien vesistöjen veden laatua mitataan pätevästi ja luotettavasti ihmisten terveyden lisäksi se on tärkeää myös oikeusturvalle hallituksen esityksen perusteluissa ainoat todelliset perustelut ovat nykyhallituksen ohjelman painottama byrokratian purkaminen ja se että hallitus haluaa vähentää suomen ympäristökeskuksen henkilökunnan määrää vasta vuonna kaksituhattaneljätoista säädettiin uusi ympäristönsuojelulaki jossa vaaditaan tätä syken hyväksyntää veden laatua koskevia mittauksia tekeviltä tällä oli tarkoitus korvata vanhan vesitutkimusasetuksen hyväksyntämenettely edellinen hallitus asetti tämän lainkohdan toimeenpanoa eli eli sitä koskevaa asetusta valmistelemaan työryhmän jonka määräaika oli viime vuoden alusta viime vuoden toukokuun loppuun mutta työ keskeytettiin koska siinä välissä todettiin että asia olisi vastoin sipilän hallitusohjelman linjauksia

rouva puhemies se on hyvä että byrokratiaa puretaan ja nimenomaan edustaja hassin puheenvuoroa kommentoin sen verran kun hän totesi että esimerkiksi lääkärin tehtäviä varten varten vaaditaan tietty koulutus ja tietyt pätevyysvaatimukset että se nyt totta kai on aivan luonnollista koska silloin ihmisen hengestä ja terveydestä se on aivan eri maailma kuin se onko veden happamuus jotakin tai onko ilmassa pienhiukkasia tietty määrä otan konkreettisen esimerkin ilomantsin kunnassa sijaitsevan pampalon kultakaivoksen siellä tämä alueelta tulevien jätevesien jätevesien tai alueelta tulevien suotovesien tutkimus on ulkoistettu eräälle tutkimuslaitokselle ja eräälle yrittäjälle joka ottaa kokeet määräaikoina täysin itsenäisesti ilman että yrittäjä kyseinen pampalon kaivostoimija itse niistä mitään tietää raportoi sitten aivan aivan neutraalisti viranomaisille tietenkin mutta sieltä myöhemmin tulee tieto totta kai yrittäjällekin paljonko siellä oli niitä hiukkaspitoisuuksia tai raskasmetalleja tai muita typpeä tai fosforia elikkä eihän siinä ole mitään järkeä kun se hoituu kuten tässäkin tapauksessa minkä kerroin esimerkin pampalon kaivoksesta minkä tautta valtion pitää ruveta siitä tekemään itselleen kustannuksia palkata sinne virkamiehiä kun sama homma hoituu sillä että kyseinen luotettava laboratorio sen tekee laskuttaa yrittäjää

en jaksa kyllä ymmärtää edustaja hassin ideologiaa siitä että meidän pitäisi ruveta nyt palkkaamaan valtava määrä virkamiehiä asioita tutkimaan kaikista paras tapa on kun tällainen luotettava laboratorio joka on rekisteröity ja on luotettu ja sertifioitu toimija tekee sen homman tätä kohtihan meidän pitää pyrkiä ei jokaiseen asiaan tarvita virkamiestä valvomaan ymmärrän sen että terveydenhuollossa se on eri asia koska monessa asiassa on kysymys ihmisen hengestä ja terveydestä silloin totta kai pitää olla tietyt tietyt

vielä uskotaan tällaiseen virkavaltaisuuteen tärkeintä on että homma pelaa ja pystymme nämä tietyt lainmukaiset vaatimukset täyttämään jätevesiä puhdistettaessa ja niitä luontoon takaisin päästettäessä
arvoisa puhemies edustaja hoskonen ei tainnut oikein hyvin kuunnella minun puheenvuoroani eikä ilmeisesti ole myöskään lukenut hallituksen esitystä nykylakihan ei sano että virkamiesten pitää mitata veden laatua vaan nykylaki sanoo että suomen ympäristökeskuksen pitää varmistaa veden laadun mittaajien pätevyys ne ovat sinänsä yksityisiä toimijoita yksityisiä yrityksiä jotka sitä veden laadun mittausta tekevät olen iloinen siitä että edustaja hoskonen ymmärtää että lääkärin pätevyyden pitää olla virallisesti todettu koska siinä on kysymys ihmisten terveydestä mutta myös veden laadussa on kysymys ihmisten terveydestä

niin että kun esimerkiksi asetuksella säädetään jotkut raja arvot niin ei siinä tarvita virkamiehiä valvomaan sitä on itsestäänselvyys että lakia pitää noudattaa ja kun on säädetty joku raja arvo niin riittää että laboratorio sen toteaa ja tekee ilmoituksen viranomaiselle ei siinä tarvitse kahtakymmentäkahdeksaa virkamiestä valvomaan sitä onko se nolla pilkku kolme tai nolla pilkku neljä

kuuluu menneeseen maailmaan totta kai kaikkia asetuksia ja lakeja pitää noudattaa se kuuluu ihan jokaisen virallisen toimijan velvollisuuksiin ja myös näiden yrittäjien jotka saavat leipänsä siitä kun he näitä mittauksia tekevät